Kaipaan pääministeri George Papandreouta, joka mielestäni esitti nerokkaan ajatuksen siitä, että Kreikassa haettaisiin kansalaisilta kansanäänestyksen kautta tuki näille säästöille. Te väititte, että Euroopassa ei ole tunnettu solidaarisuutta. Minä väitän, että Euroopassa on tunnettu solidaarisuutta, saksalaiset, suomalaiset, hollantilaiset ja itävaltalaiset veronmaksajat ovat tunteneet suurta solidaarisuutta. Odottaisin arvoisa parlamentin jäsen myös kreikkalaisilta itsekritiikkiä, jota Teidän puheestanne ei kuulunut lainkaan.